Tosin Euroopan unioni on Syyrian konfliktin edetessä kaikin mahdollisin keinoin kiristänyt käytettävissä olevia talouspakotteita.

Sisällissota sinällään ei oikeuta kansainvälistä väliintuloa itsenäisen valtion alueelle.

Se on sotarikos ja rikos ihmisyyttä vastaan. Sariini iskuihin syyllistyneet tulee tuoda Haagin kansainvälisen rikostuomioistuimen käsiteltäväksi.

On muistettava, että rikos ei oikeuta rikokseen eikä terrorismi terrorismiin.